Taiwan neuvottelee parhaillaan useista sopimuksista useiden muiden kauppakumppaneiden kanssa, mutta toverit, missä on EU, kun Taiwan havittelee uusia kumppanuuksia?

Taiwanin kanssa suunniteltuja kauppasuhteita tulee edistää samassa tahdissa kuin EUn ja Kiinan investointisopimusneuvotteluja.